Uhrien oikeuksien ja suojelun vahvistaminen unionin alueella on tärkeä päämäärä. Tästä syystä olen tyytyväinen, että tänään olemme keskustelleet asiasta.

Heitä tulee suojella kaikin tavoin omien kansalaisten suojelun ohella ja myös riippumatta siitä, missä he asuvat.

Tästä syystä suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen siviiliasioissa on ehdottomasti positiivinen asia.

Ymmärrän kyllä, että EU maissa on luonnollisesti olemassa erilaisia poliittisia sekä kulttuurisia perinteitä, mutta yhteisenä intressinämme tulee olla luottamuksen ja kunnioittamisen kannustaminen.